Arvoisa puhemies, Djibouti on ollut avainroolissa taistelussa terrorismia ja merirosvoutta vastaan Afrikan sarven alueella. Itsenäistymisensä jälkeen maan oppositio on tänä vuonna ensimmäistä kertaa saanut edustajia parlamenttiin. Samaisten vaalien jälkeen maa on kuitenkin ajautunut syvään poliittiseen kriisiin. Poliittisten vankien määrä on kasvanut ja vankilaolot herättävät erityistä huolta. Koska ulkomaalaisia toimittajia ei päästetä maahan, luotettavan tiedon saaminen siitä, mitä Djiboutissa tapahtuu, on välillä hankalaa.

Laajalle levinneet raiskaukset, silpominen, perheväkivalta, seksuaalinen häirintä sekä alaikäisten avioituminen vaikuttavat pitkään naisten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Djibouti on mukana AKT EU yhteistyössä ja allekirjoittanut Cotonoun sopimuksen sitoutuen näin kunnioittamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteita.